Arvoisa puhemies, miinat muodostavat todellisen ongelman useissa maailmankolkissa.

Vaikka ongelmien torjuminen kuuluu ensisijaisesti niistä kärsiville valtioille, tulee miinojen aiheuttamia vaaroja torjua kansainvälisellä yhteistyöllä ennen konfliktia, sen aikana ja sen jälkeen.

Ihmishenkien menetys erityisesti siviiliväestön keskuudessa on suuri huolenaihe, johon myös Euroopassa tulee löytyä aitoa solidaarisuutta. Lisäksi miinoista kärsivien alueiden asukkaita, erityisesti lapsia, tulee auttaa elämään turvallisesti siten, että he ovat tietoisia miinojen vaarallisuudesta.